Teemmehän koko ajan ympäristöön vaikuttavia päätöksiä muiden otsakkeiden alla, kuten mietinnössä todetaan. Yksi niistä on maatalouspolitiikka, joka vaikuttaa muun muassa biodiversiteettiin, vesistöihin ja ilmastoon. Esimerkiksi Itämeren ympäristön tulevaisuus ratkaistaan paljolti yhteistä maataloutta koskevissa päätöksissä. Itämerihän on yksi maailman saastuneimmista meristä ja sen suurin ongelma on rehevöityminen, jonka suurin aiheuttaja on maatalous. Jos pelloiltamme jokiin ja meriin valuvaa fosforia ja typpeä ei saada radikaalisti vähennettyä, ei ole toivoa Itämeren tilan paranemisesta ja myrkylliset sinilevälautat tulevat jatkossakin kellumaan kesäisin sen pinnalla. Ympäristö ja talous eivät ole vastakkain, kuten komission tällä viikolla julkaisema raportti kertoo.